Arvoisa puhemies, korkea osaaminen, tiede ja tutkimus on edellytys Euroopan menestykselle myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että taloudellisesti tiukkoinakin aikoina investoidaan riittävästi tutkimuksen ja tieteeseen. On huolestuttavaa, että tällä hetkellä vain muutama Euroopan unionin jäsenmaa Suomi, Ruotsi, Tanska ja Itävalta käyttää yli kolme prosenttia bruttokansantuotteestaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kuten tavoitteeksi on asetettu. On tärkeää, että kaikkia jäsenmaita kannustetaan etenemään tällä tiellä. Horisontti 2020 on meille Euroopan tasolla kaikkein tärkein ohjelma, jolla voimme edistää tutkimusta ja innovaatioita. Tiedämme, että nyt kaikkein tärkeintä on se, että turvaamme riittävät resurssit ohjelmalle myös jatkossa, ja lämpimästi suositan sitä, että nostamme ohjelman rahoitusta.

Samoin on painotettava avustuspohjaista järjestelmää, koska ainoastaan se sopii perustutkimuksen rahoittamiseen. Hallintoa on edelleenkin pyrittävä keventämään, niin että prosessit sujuisivat tutkijoiden kannalta mahdollisimman hyvin.